Arvoisa puhemies, parlamentti on nyt ottamassa alustavaa kantaa eurobondeihin komission esityksen pohjalta, jossa on siis erilaisia vaihtoehtoja.

Toinen peruste, miksi en myöskään ole eurobondien kannalla on se, että eurobondit antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden jatkaa holtitonta velanottoaan ja tästähän pitäisi juuri päästä irti.

Lopuksi haluaisin todeta, että nyt kun Ateenassa kuohuu, Euroopan parlamentti askartelee ja keskustelee eurobondeista. Minun mielestäni pääpaino pitäisi pistää työllisyyteen, kasvuun ja työpaikkojen luomiseen.